Meillä ei ole varaa virheisiin, ja EUn pitäisi osata satsata.

tämän vuoden budjetissa esimerkiksi 0,1 prosenttia EUn budjettirahoista käytetään nuorten aktivointeihin ja erilaisiin nuorisoprojekteihin.

Tässä nyt keskustelun alla olevassa budjettikehyksessä tuleville vuosille nuorten projekteihin suunnataan niin vähän rahaa, että ei oikein uskaltaisi edes puhua. Se on sama summa kuin mitä vuonna 2011 annettiin eurooppalaisille viininviljelijöille.

Minusta EUn täytyy kyllä nyt pysähtyä ja ottaa nuoret painopistealueeksi, siinä on EUn tulevaisuus, ja nuoria ei voida unohtaa.